Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen, että tämä talo pystyy ottamaan kantaa nopeasti Egyptin tilanteeseen.

Viime päivät ovat olleet merkittävimpiä koko Egyptin vallankumouksen jälkeisenä aikana, ja eilisen illan vallankaappaus on taas muuttanut naapurustoamme.

Niitä, jotka haluavat palauttaa vanhan järjestyksen, ja ne, jotka haluavat hoitaa siirtymäkauden uudelleen ja palauttaa vallan niille, jotka aloittivat vallankumouksen.

Kun tapasin muslimiveljeskunnan johdon, he kehottivat meitä eurooppalaisia pitämään huolta omista talousongelmistamme. Egyptiä sitovat kuitenkin kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet. Se on kaikista vaikutusvaltaisin arabimaa, jonka asema alueellisena välittäjänä ja tasapainottelijana on kärsinyt, ja tila on avautumassa muille alueellisille toimijoille.